Arvoisa puhemies, saimme hyviä uutisia viime vuonna. YKn kampanja naisten ja tyttöjen silpomista vastaan on saanut yli 6000 yhteisöä luopumaan silpomisesta.

tosin jättäen tulkinnan varaan operaatiot terveydellisistä syistä.

Meidän on muistettava, että tapaa toteutetaan niin kristityissä, islamilaisissa kuin animistisissakin yhteisöissä ympäri Afrikkaa ja läntistä Aasiaa. Silpomisen estäminen vaatii kokonaisvaltaista yhteiskunnallista muutosta, ja EUn on jatkettava silpomista vastaan taistelevien toimijoiden tukemista. On tärkeää perustaa tukiryhmä uhrien tukemiseksi mutta erityisesti jatkaa kampanjointia silpomisen ennaltaehkäisemiseksi.